Arvoisa puhemies, hyvät komission edustajat, kollegat, aikakautemme suurimmat uhat eivät ole sotilaallisia, vaan meidän ihmisten omalla toiminnallamme edistämiä uhkia, kuten ilmastonmuutos, nälänhätä, juomaveden puute, tartuntataudit, köyhyys ja eriarvoistuminen.

Mielestäni viranomaisyhteistyön kehittäminen, riittävä resursointi, laajempi yhteistyö siviilikriisinhallinnassa ja kehitysyhteistyössä sekä ihmisten välisen eriarvoisuuden purkaminen vastaisivat enemmän tämän aikakauden tarpeisiin. Jos Euroopassa ohjattaisiin puolustusteollisuudelle suunnitellut varat suoraan siviilisektoreille ja laitettaisiin koko arvovaltamme peliin sen puolesta, että kasvava eurooppalainen ja maailmanlaajuinen eriarvoistuminen pysähtyisi, ja kansainvälisen asevarustelun sijaista ryhdyttäisiin purkamaan jännitteitä, ratkomaan käynnissä olevia konflikteja ja vaatimaan jälleen kansainvälistä aseriisuntaa. Paluu Euroopan rauhan juurille on mielestäni kansakuntien kannalta viisaampi ratkaisu kuin jatkuva jännitteiden kasvattaminen lisääntyvän varustelun hengessä.